Arvoisa puhemies, komissio esittää entistä kestävämpää budjettia ja ilmastorahoituksen tason nostamista.

Seuraavan budjettikauden on oltava linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja YKn kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Vaatimusten ja paineiden kasvaessa maatalouden rahoitusta ei voida leikata ja se johtaa myös siihen, että EUn ilmastosopimusta ei pystyä toteuttamaan.

Se ei vastaa kansalaisten tavoitteita.